ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö yksi valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista toista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa yleiskeskustelussa on mika niikko antero laukkasen kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä ensimmäinen ja toinen lakiehdotus

nyt äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty mika niikon ehdotus mikäli vastalauseeseen sisältyvä pohjaesitys hyväksytään eduskunta samalla hyväksyy ensimmäisen lakiehdotuksen ensimmäisen ja toisen pykälän sekä toisen lakiehdotuksen yhdeksän luvun kuusi ja kymmenennen pykälän sekä voimaantulosäännöksen vastalauseen mukaisina

merkitään pöytäkirjaan

nyt on epäselvää nousiko edustaja zyskowicz ylös sitä varten että myös hän äänesti väärin vai muusta syystä

juuri näin edustaja tekee

äänestettyään näkemyksensä mukaisesti edustaja zyskowicz vielä nousi ylös silloin kun muutkin jotka halusivat muutosta

äänestykseensä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies harmaa talous on hyvinvointivaltion vihollinen numero yksi harmaa talous rapauttaa hyvinvointipalveluiden rahoitusta ja yhteiskunnan moraalia harmaan talouden aiheuttamien veromenetysten tarkka arviointi on mahdotonta mutta on selvää että ne ovat merkittävät eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportissa vuodelta kaksituhattakymmenen esitetty karkea arvio veromenetyksistä vuoden kaksituhattakahdeksan tasossa oli kaksi viiva kolme pilkku viisi miljardia euroa vuodessa osa asiantuntijoista arvioi summan vieläkin suuremmaksi

arvoisat edustajat te olette siellä ja käytte omia keskusteluja mutta edustaja myllykoski on täällä siinä paikassa missä eduskunnassa pidetään puheet toivon että kunnioitatte sitä oikeutta mikä hänellä on saada kaikessa rauhassa pitää puheenvuoronsa
kiitoksia arvoisa puhemies yksi osa harmaata taloutta on pimeä työ eli verotuksen ulkopuolella tehtävä työ työ voi olla joko kokonaan tai osittain verotuksen ulkopuolella palkkatyöhön liittyvää harmaata taloutta on myös alipalkkaus ja lakisääteisten maksujen laiminlyönti esimerkiksi edellä mainitussa tarkastusvaliokunnan raportissa arvioitiin kertymättä jääneiden sosiaaliturvamaksujen osuudeksi useita satoja miljoonia euroja tämä raha on pois meidän yhteisen sosiaaliturvamme rahoituksesta näihin tapauksiin alipalkkaukseen yleensä vielä liittyy työsyrjintärikoksia palkkatyöhön liittyvään harmaaseen talouteen meillä on toimiva resepti rakennusalalla otettiin vuoden kaksituhattakaksitoista aikana käyttöön veronumero jokaisella työntekijällä tulee olla näkyvillä veronumeron sisältävä henkilötunniste jonka avulla kuka tahansa voi tarkistaa työntekijän kuulumisen veronumerorekisteriin veronumerorekisteri on verkossa kaikkien käytettävissä ja syöttämällä siihen veronumeron voi tarkistaa työntekijän kuulumisen rekisteriin arvoisa puhemies rakennusalan veronumero on ollut hyvä uudistus veronumerorekisteriin kuuluvien henkilöiden määrä on noussut yli miljoonaan verohallinnossa tehtiin alkuvuodesta kaksituhattaviisitoista selvitys veronumeromenettelyn käytön hyödyistä verohallinnon varovaisen arvion mukaan menettelyn käyttöönotolla saavutetaan vuosittain noin viidenkymmenen miljoonan veroeuron verohyöty veronumeron käyttöönoton myötä rakennusalan palkkasumma kasvoi kuusi pilkku yhdeksän prosenttia vuonna kaksituhattakaksitoista vaikka rakentamisen määrä samaan aikaan laski neljä pilkku kahdeksan prosenttia seuraavana vuonna palkkasumma nousi vielä nolla pilkku kaksi prosenttia vaikka rakentamisen määrä laski vielä kaksi pilkku seitsemän prosenttia rakennusalalla työskenteli vuonna kaksituhattakaksitoista tilastokeskuksen mukaan satakolmekymmentäkolmetuhatta palkansaajaa metallinjalostuksen sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa työskenteli kaksituhattakuusitoista samaisen tilaston mukaan yhteensä sataneljäkymmentäkahdeksan palkansaajaa on aivan selvää että eri aloilla työskentelevien määrien tilastot ovat meidän kaikkien käytettävissä mutta valitettavasti tiedämme että näilläkin aloilla on paljon pimeää työvoimaa ja alipalkattua työvoimaa valitettavasti mallikas ja itsekin omia menetelmiään kehittänyt meyerin telakka tavoittaessaan alipalkkaa maksavan yrityksen ei ota enää tätä alihankkijaa omille omille tilauksilleen eikä anna alihankintatöitä

aluehallintoviranomainen totesi telakalla olevassa alihankintaverkossa maksettavan kahden viiva kolmen euron tuntipalkkoja on selvää että näillä palkanmaksuilla ei suomalainen yrittäjä ole kilpailukykyinen ulkolaisen yrittäjän kanssa onkin tärkeää että puolustaaksemme suomalaista yrittäjyyttä ja suomalaisten mahdollisuuksia työllistyä otamme veronumeron käyttöön välittömästi meillä on jo riittävän pitkä kokemus siitä ja sen hyödyistä rakennusalalla joten hallituksen ei tulisi viivytellä tämän keinovalikoiman käyttöön ottamisen kanssa erityisen tärkeänä pidän sitä että kun meidän verokertymät ovat tällä haavaa huonot ja hallitus joutuu leikkaamaan niin sen arviolta noin mitä veronumerolla näille palvelualoille majoitus ja ravitsemus kiinteistönhuolto ja teknologiateollisuus voitaisiin saada monta leikkausta voitaisiin sosiaalipuolelta koulutuksesta lasten esiopetuksesta poistaa sitä kautta tämä talkoo on todella terveellinen arvoisa puhemies toivon että viesti tavoittaa hallituksen ja ministeri orpon

arvoisa herra puhemies rakennusala tunnettiin aikaisemmin alana jolla teetettiin työtä ilman työnantajamaksuista ja muista lakisääteisistä velvoitteista huolehtimista ja jolla tehtiin työtä niin sanottuja pimeitä palkkoja vastaan

työttömyyskorvausta joihin ei olisi ollut oikeutta jos nämä pimeät palkat olisivat olleet tiedossa on aivan erinomainen asia että rakennusala itse ja viranomaiset ovat näiden aikojen jälkeen huomattavasti edenneet rakennusalalla harmaan talouden torjunnassa ja tämä veronumerojärjestelmä on ollut todella hyödyksi ja hienoa että tällaista edistystä on aikaansaatu yhdyn niihin näkemyksiin kun tästä veronumerojärjestelmästä on näin positiivisia kokemuksia että pitäisi arvioida eikö järjestelmää ole laajennettavissa tämänkaltaiset ongelmat ovat yleisiä vai olisiko sitten esimerkiksi ravintola alalla tai tai vastaavilla otettavissa käyttöön muita nykyistä tehokkaampia keinoja harmaan talouden torjumiseksi

arvoisa herra puhemies minusta on tärkeää että edustaja myllykoski nostaa esille sen että me voimme edetä entisestään harmaan talouden vastaisessa työssä harmaa talous on syöpä joka nakertaa suomalaista hyvinvointivaltiota mutta se nakertaa myös rehellisten yrittäjien mahdollisuutta rehellisesti tehdä työtä työtä pärjätä ja menestyä kun vilunkiyrittäjät hyväksikäyttävät sekä työntekijöitä että järjestelmää sillä että eivät maksa veroja sosiaalimaksuja ja eläkemaksuja niin kuin ne kuuluu maksaa

vasemmistoliiton lisäksi voi erityisesti mainita muun muassa ministeri lauri ihalaisen joka oli hyvin aktiivinen siinä työssä ja nyt kun näemme niitä tuloksia mitä rakennusalalta on tullut niin kyllä ne ne osoittavat sen että niillä aloilla joilla on näitä samankaltaisia ongelmia pitää ottaa käyttöön käyttöön myös veronumerot ja muut keinot joilla vähennetään harmaata taloutta ja rikollista toimintaa

on se että meille tulee isot tulojen menetykset jos näihin ei puututa niin toisella puolella on tälläkin hallituksella ollut sopeuttaminen leikkaamalla olisi reilumpaa että leikataan leikataan rikollisten tuloja kuin että leikataan työttömiltä eläkeläisiltä opiskelijoilta ja lapsiperheiltä sen vuoksi toivon että eduskunta antaa tälle lakialoitteelle hyvän käsittelyn ja toivottavasti tämä innostaa hallitusta toimimaan

arvoisa herra puhemies noin kaksikymmentä vuotta sitten olin niiden kolmen kansanedustajan joukossa jotka tekivät ehdotuksen käydä ajankohtaiskeskustelu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta eduskunnassa kaksi muuta kansanedustajaa olivat sdpn klaus hellberg ja kokoomuksen minna karhunen silloin käytiin varsin räväkkää keskustelua ja silloin tunnelmat ja asenteet suhtautumisessa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan olivat kovin erilaiset kuin tänä päivänä silloin myöskin käytiin jopa verohallinnon sisällä sellaista keskustelua onko oikein muodostaa erikoistoimenpiteitä onko oikein muodostaa erikoisyksikköä harmaan talouden ja verorikollisuuden torjuntaan mennäänkö normaalilla verotarkastusmenettelyllä ja elinkeinoelämän piiristä tuli aika paljon sellaista syytöstä että ei ole mitään perusteita aloittaa tällaista tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa että kyllä asiat suurin piirtein kunnossa sen jälkeen on onneksi tapahtunut paljon monen hallituksen toimesta ja nyt jokainen tietää sen mitä jo silloin yhdeksänkymmentä luvun lopulla korostettiin että on kolme syytä minkä vuoksi meidän pitää kynsin hampain taistella talousrikollisuutta ja harmaata taloutta vastaan

joka työntekijöineen pyrkii pärjäämään kilpailussa jos samassa korttelissa samalla toimialalla työskentelee yrittäjiä jotka jättävät kaikki velvoitteensa hoitamatta niin palkkojen työsuojelun kuin kaikkien muitten velvoitteiden osalta kilpailukykyä ei sillä rehellisellä yrittäjällä kerta kaikkiaan ole kolmas

aloittanut hietalahden telakalla laivanrakentajan hommat niin korostan sitä että rakentamista se on laivan rakentaminenkin ne riskit mitkä rakennusalalla sisältyvät siihen että velvoitteet jätetään hoitamatta kyllä koskevat myöskin telakkateollisuutta muuta teknologiateollisuutta ja muita toimialoja myös elikkä ehdottomasti tämä

arvoisa herra puhemies kiitoksia edustaja arhinmäelle ja edustaja uotilalle näistä kiitoksista jotka kohdistitte minulle tästä lakialoitteesta mutta haluan nyt muistuttaa että tämä on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tekemä aloite jossa olin ensimmäisenä allekirjoittamassa tämä on meidän eduskuntaryhmämme tolkkua työelämään kampanjan tulosta ja siinä mielessä olen tyytyväinen että me olemme saaneet tämän aikaan meillä viime vaalikaudella edettiin todella hyvin harmaan talouden torjunnassa ja veronumeron mutta tuli vuosi kaksituhattaneljätoista jolloin kun pohdittiin muun muassa majoitus ja ravintola alalle veronumeron käyttöönottoa se haudattiin odottamaan kansallisen tulorekisterin käyttöönottoa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se on aivan liian kaukana pääministeri sipilä on huolissaan köyhyydestä ja ja on perustanut työryhmän pohtimaan sitä minä haluaisin että hallitus ottaisi tämän työkalun käteensä jolloin me voimme välittömästi saada verotuloja jolloin me voimme torjua syrjäytymistä ja köyhyyttä tehokkaammin kuin työryhmän muodossa nyt heti välineet käyttöön ja aloitetaan tämä työ harmaan talouden kitkemiseksi haluan vielä todellakin korostaa niin kuin tässä puheenvuoroissa on tullut esille tämä on suomalaistyötä suomalaisen yrittäjän paremmista pärjäämisen mahdollisuuksista samalla se tarkoittaa että meillä niin mahdollisia ole työsyrjintärikokset joita tälläkin hetkellä tässä maassa tapahtuu aivan liian paljon ulkomaalaisen työvoiman osalta jotka sitten ovat omiaan poistamaan suomalaisen työntekijän työllistymismahdollisuuden

hirveän paljon mitään lisäarvoa aika paljon tuli kaikki kerrottua mutta tämä on tosiasia että harmaa talous harmaa talous syö koko yhteiskuntaa ja voitaisiin todellakin käyttää paljon paremmin näitä varoja mitkä jäävät nyt tulematta tai tai menevät sitten ties minne tarkoituksiin nämä pimeästi saadut rahat ja tulot minulla on paljon pienyrittäjätuttuja jotka jotka ovat ravintola alalla ja sanovat että ilman muuta he haluaisivat itse että tulisi käyttöön tämä numerosysteemi koska he kokevat että kilpailutilanne ei ei ole rehellinen tällä hetkellä toisekseen mitä tähän harmaan talouden torjuntaan veronumeroilla näitä juttumääriä pienenemään se tietysti helpottaa poliisin taakkaa niin että pystytään keskittymään muihin asioihin jokainen juttu mikä saadaan tällaisilla keinoilla poistettua vähentää poliisin työtaakkaa näistä ja voi tosiaan sitten keskittyä muihin muihin rikoksiin tai muihin poliisitehtäviin

minustakin sellainen aloite jossa on hyviä asioita ja on kiva vaihteeksi olla tässä salissa vasemmistoliiton kanssa samaa mieltä ollaan aika samoilla linjoilla mielestäni varsinkin myllykoski oikein isänmaallisesti puhui suomalaisen työvoiman puolesta kiitos siitä minä olen itse saanut aika monta yhteydenottoa juuri ulkomaalaisesta työvoimasta ja ulkomaalaisista yrityksistä jotka myllykoski tuossa rohkeasti mainitsi se tuntuu kieltämättä erikoiselta jos katsotaan vaikka auton pesemistä meillä on turussa sellainen hesburger pesulinja jossa minä toisinaan käyn vaikka aina eivät autot tule oikein puhtaaksi mutta tuntuu oudolta että samaan hintaan se pestään sitten käsin siinä vieressä ja sama koskee vähän pitserioita ja partureita ja näin eli eli se tuntuu oudolta miten täällä ulkomaalaiset toisaalta pystyvät niin kilpailukykyisiä yrityksiä perustamaan sinänsähän se on oikein hyvä jos turvapaikanhakijat toisaalta olisivat sillä tavalla innovatiivisia että he perustaisivat näitä palvelualan yrityksiä kuten sanoin kun se auto ei oikein siellä konepesussa itselläni tunnu puhdistuvan niin niin olisihan se ihan hyvä mielelläni sen vien sitten käsinpesuun mutta sitten haluan kyllä tietää että siellä on kaikki kaikki velvoitteet hoidettu ja verot maksettu ei tästä mitään tule ellei ellei veroja makseta lisäksi

sitä että tarvitaan varmaan kuitenkin valvontaa tarvitaan kuitenkin nimenomaan tarkastuksia näihin yrityksiin eli siihenkin täytyy kyllä kiinnittää huomiota

että

yritystoiminnan velvoitteiden hoitamatta jättäminen ei ole kyllä pelkästään maahanmuuttajien ja muun kuin suomalaisen kansalaisuuden kansalaisuuden omaavien ongelma silloin kun yhdeksänkymmentä luvun lopulla tähän asiaan ryhdyttiin ryhdyttiin kiinnittämään huomiota niin meillähän oli paljon vähemmän tätä kansainvälistymistä ja silloinkin se ongelma oli huutava kyllä ihan perus en tarkoita sanoa perussuomalainen vaan suomalainen tavallinen ihminen on altis käyttämään näitä porsaanreikiä hyväkseen silloin kun on on mahdollista sillä tavalla toimia markkinoilla ja vääristää kilpailua ja jättää velvoitteita hoitamatta elikkä se ei ole kyllä missään nimessä näin muuten olen iloinen siitä että edustaja tavio tukee tätä vasemmistoliiton ryhmäaloitetta mutta vähän kyllä kummeksuin tuota sävyä joka kohdistui nyt nimenomaan

puhemies harmaaseen talouteen pitää puuttua harjoittavat sitä sitten kantasuomalaiset maahanmuuttajataustaiset tai ulkomaalaiset yritykset kaikissa näissä tapauksissa aivan yhtä lailla se syö rehellisten yrittäjien mahdollisuuksia yhtä lailla siinä monesti poljetaan työntekijöiden oikeuksia ja yhtä lailla siinä menetetään verotuloja olisin hyvin varovainen siinä että alkaisin leimaamaan että jotkut tietyt väestöryhmät harjoittavat harmaata taloutta enemmän kuin toiset vaan minusta meidän pitää tiukasti puuttua valvonnan keinoin lainsäädännön keinoin ja kovempien sanktioiden keinoin harmaaseen talouteen harjoittaa sitä kuka hyvänsä

duunareita siinä missä muutkin nekin jotka ovat palkollisina itse asiassa monesti tekevät huomattavasti pidempää päivää epävarmemmilla tuloilla tuloilla ja monesti tuntuu että nämä nämä pienet yritykset perustuvat siihen että yrittäjä joutuu tavallaan riistämään itse itseään tekemään

ei pelkästään se että me pyydämme edustaja tavion kanssa aina varmasti yksin riitä jos ei ole tyyppihyväksyttyjä kassakoneita eli tämäntyyppisiä ratkaisuja tarvitaan joilla kukaan ei saa etulyöntiasemaa toiseen yrittäjään nähden nähden ja samalla syö meidän kaikkien verotuloja
keskustelu on päätty

anteeksi edustaja tavio vielä

joo hyvä että kerkesi vielä ja edustaja arhinmäkikin ehti vielä kuulemaan kun minä olin just hänelle vastaamassa tähän puhuitte että tarvitaan juuri tyyppihyväksytyt kassakoneet kassakoneet ollaan kyllä minun mielestäni juuri tämmöisen harmaan talouden torjunnan ytimessä koska tarvitaan nimenomaan helppoja keinoja mitä yritykset yritykset velvoitetaan sitten noudattamaan

sellainen mistä minä ihmettelen että miksei sitä ole oikeastaan laajemmin keskusteltu ja tutkittu mitä se vaatisi koska se vaikuttaa ensisilmäyksellä että siinä tulee kustannuksia yrityksille valitettavasti koska se kassakone voi olla aika tärkeä mutta nimenomaan saataisiin varmistettua sitten se arvonlisäveron maksu juuri näillä kuiteilla muistan muistan joskus kun joku kertoi että oliko se koreassa vai missä siellä oli jokaisessa kuitissa joku lottokuponki mikä kuulosti aika erikoiselta mutta se sai ihmiset aina pyytämään kuittia itselleen ja sillä tavalla he osallistuivat tämmöiseen valtiolliseen lottoon missä sitten arvonlisäverojen tuloista jaettiin koko ajan joitain palkintoja no idea oli kuitenkin kuitenkin hauska ja sitä voisi miettiä vähän laatikon ulkopuolelta mitä on tehtävissä nimenomaan siihen että että ei ole niin helppo tehdä

kirjanpitorikosta sillä tavalla että väärentäisi niitä pikku kuitteja siellä pikku firmassa jossa kylläkin suomessa siis on todella tiukkaa täytyy pystyä etenemään niin että kilpailukykyä ei vaaranneta mutta samalla pystytään verovarat keräämään kaikilta tehokkaasti